Arvoisa puhemies, otimme lokakuussa kantaa Bahrainin tilanteeseen nostaen esiin mielenosoituksissa haavoittuneita hoitavien lääkäreiden ja sairaanhoitajien pidätykset ja vangitsemisen.

14. helmikuuta puhkesi uusia väkivaltaisuuksia, kun Bahrainin turvallisuusjoukot tukahduttivat rauhanomaisia mielenosoituksia voimakeinoin ja useita aktivisteja loukkaantui. On myönteistä, että Yhdysvallat on keskeyttänyt aseiden ja muiden kansalaisten väkivaltaiseen sortamiseen käytettävien välineiden viennin Bahrainiin.

Bahrainin kuningas ja viranomaiset ovat toistuvasti vakuuttaneet sitoutumistaan ihmisoikeuksien parantamiseen ja yhteistyöhön kansainvälisten organisaatioiden kanssa.